Arvoisa puhemies, on tietenkin hyvä, että tieteeseen ja tutkimukseen panostetaan, mutta resurssijakoa keskitettäessä on valvottava, ettei tutkimusta samalla ruveta liian keskusvaltaisesti ohjaamaan. Tämä koskee niin tutkimuksen sisältöä kuin tutkimuksen tekopaikkaa. Mikään eurooppalainen keskusvalta ei voi päättää missä innovaatioita syntyy.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla on oltava samat mahdollisuudet ja perusteet tuen saamiseen, mutta tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki saavat aina saman verran. Innovaatiopolitiikkaa ei saa sekoittaa aluepolitiikkaan, koska huonompia projekteja ei koskaan saa suosia parempien kustannuksella, vaikka tilastollisesti eri jäsenvaltiot saisivatkin eri määrän tukia. Jos todella halutaan innovaatioita, eikä jotain muuta, on tuettava nimenomaan hyviä ideoita ja korkealaatuista tutkimusta eikä mietittävä alue tai sosiaalipolitiikkaa, tutkimuksen maantieteellistä jakautumista tai jäsenvaltioiden tuloerojen tasoittamista.